Arvoisa puhemies, valitettavasti sopupelien ja vedonlyöntiin liittyvän rikollisuuden takia urheilun perusarvot rehellisyys, reilu peli ja toisten kunnioittaminen ovat jo tahriintuneet.

Kyse on globaalista rikollisuudesta, jolle ei yksikään valtio, organisaatio, saatikka sitten Euroopan unionin toimielin voi yksinänsä mitään. Avainasemassa taistelussa on tehokkaiden valvonta ja tiedonvaihtojärjestelmien kehittäminen. Näin voidaan seurata pelipanosten jakautumista sekä pelikohteina olevia urheilutapahtumia mahdollisten poikkeavuuksien havaitsemiseksi.